On selvää, että Venäjän ohella myös Yhdysvallat ja Kiina haluavat vaikuttaa omalla tavallaan eurooppalaisiin vaaleihin. Muutama vuosi sitten Obama kävi kiristämässä brittejä kauppasopimuksilla, jotta eivät äänestäisi väärin.

On äänestäjien aliarvioimista väittää, että brexit, Trumpin valinta ja lukuisten kansallismielisten puolueiden voitto johtuisi salaliittoteorioista, vihasta, Venäjästä ja sometrolleista. Voitto johtuu siitä, että kansa aidosti haluaa lopettaa haitallisen maahanmuuton, pysäyttää islamisaation, he haluavat puolustaa kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeutta, rajojaan, kulttuuria ja kristillisiä arvoja.

Riippumatta siitä, ovatko nämä edellä mainitut asiat valtavirtapuolueiden mielestä hyviä vai huonoja asioita, niin sen takia meitä kansallismielisiä puolueita äänestetään. Ja oikea syy ja tarve tälle keskustelulle täällä tänään on se, että liberaalit häviävät vaaleja, ettekä te suostu hyväksymään sitä, että kansallismielisiä puolueita äänestetään oikeiden asioiden takia.

Te haluatte sellaisen poliittisesti korrektin totuuskomission, joka ennakkosensuroi.